Arvoisa puhemies, Afrikka on vahvojen naisten maa.

Me tiedämme kaikki sukuelinten silpomisen, joka on järkyttävää, mutta ne naiset, jotka ovat ihmisoikeusaktivisteja ja seksuaalisesti toisella tavalla suuntautuneita ovat vielä suuremman syrjinnän kohteena.

Tähän työhön Euroopan unionin pitäisi antaa kaiken tukensa ja myös kehottaa poliittisia ja uskonnollisia johtajia toimintaan ihmisoikeuksien puolesta